Arvoisa puhemies, meillä on juuri tällä hetkellä tässä salissa hyvin mielenkiintoinen asetelma, nimittäin kaikkia kolmea toimielintä edustaa nainen rouva Malmström Ruotsin puheenjohtajavaltion puolesta, rouva Wallström komission puolesta ja te, arvoisa puhemies, parlamentin puolesta. Minä haluaisin nähdä, että meillä on jatkossakin johtavia naisia huippuviroissa säännöllisesti ja paljon nykyistä enemmän.

Me kirjoitimme komission puheenjohtajalle Barrosolle ja sanoimme, että haluamme nähdä muutoksen, haluamme nähdä oikeudenmukaisessa suhteessa naisia ja miehiä komissiossa ja muissa huippuviroissa. Toivoisin, että nyt tilaisuuteen tartutaan, koska vaikka komission puheenjohtaja on täysin meidän ajatuksemme kannalla, valtioiden päämiehet eivät valitettavasti tee mitään ottaakseen vastuuta tästä valitettavasta tilanteesta.